Arvoisa puhemies, kiitoksia komissaarille esittelystä.

Kaiken lisäksi EKP on viimeisen parin kolmen vuoden aikana työntänyt markkinoille ilmeisesti kohta 3000 miljardia euroa rahaa. Ja nyt kysymykseni kuuluukin Näettekö mitään uhkia markkinoilla siitä, että samanlainen kupla, joka koettiin runsas kymmenen vuotta sitten, kurkistaisi jonkun nurkan takaa? Suhtaudutteko tässä mielessä edelleenkin rauhallisesti ja luottavaisesti siihen, että tasapaino toteutuu eurooppalaisilla markkinoilla?